Arvoisa puhemies, Islanti täyttää jo nyt Kööpenhaminan EU jäsenyyskriteerit ja on siten jäsenyyskelpoinen. Kansa Islannissa on kuitenkin puhunut, ja parlamenttivaalit on käyty.

Se on vakavaraisena pohjoismaisena hyvinvointivaltiona ja Euroopan talousalueen jäsenenä sisäistänyt jo suuren osan unionin säännöistä, mutta EU jäsenyys voi tuoda islantilaisille vaikutusmahdollisuuden EU politiikkaan.

Unioni saisi Islannista vahvoja demokraattisia perinteitä omaavan jäsenvaltion, jolla on aktiivinen kansalaisyhteiskunta.